Ilman riittäviä toimenpiteitä nuo ongelmat pahenevat vuosi vuodelta muuttaen aktiiviset, työhaluiset ja työkykyiset nuoret vähitellen passiivisiksi ja työhaluttomiksi kansalaisiksi. Suomessa on laskettu että jokainen siis yksi ainoa syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.